päiväjärjestyksen kolmantena asiana on suullinen kyselytunti pyydän paikalla olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon

pyydän nyt niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksen paikalla oleville ministerille ilmoittautumaan painamalla p painiketta ja nousemalla seisomaan

ensimmäisen kysymyksen esittää sosiaalidemokraattisen eduskuntaryhmän edustaja edustaja lindtman olkaa hyvä
arvoisa puhemies pienen vastasyntyneen lapsen ensimmäinen ote on samaan aikaan luja ja siihen otteeseen kiteytyy paljon luottamusta ja vastuuta luottamusta siihen että molemmat vanhemmat ovat läsnä lapsen elämässä vastuuta siitä että huominen on aina valoisampi luottamus ja vastuu velvoittavat myös meitä päättäjiä tämän hallituksen päätökset eivät perheiden kannalta ole olleet kovin hääppöisiä paljon on leikattu perheiden arjesta mutta toivon kipinä heräsi viime vuonna kun hallitus ilmoitti että se toteuttaa perhevapaauudistuksen viime perjantaina hallituksen perheministeri kuitenkin yllättäen ilmoitti hän keskeyttää tämän uudistuksen vielä suurempi hämmästys oli se syy jonka takia tämä keskeytettiin ministeri ilmoitti että valmistellut mallit olisivat olleet huonoja suomalaisille perheille perheministeri saarikko kun te olette vastuussa tämän uudistuksen valmistelusta niin varmasti suomalaisia perheitä kiinnostaisi tietää miksi te valmistelitte huonoja malleja

arvoisa puhemies pienen lapsen isänä tiedätte edustaja lindtman mistä puhutte ja uskon että täällä monet jotka ovat saaneet etuoikeutetun tehtävän toimia jonkun vanhempana tietävät että se on ehkä vastuistamme ja haasteistamme elämässä suurin ja se kaikkein tärkein jokaisen aikuisen arki on jonkun lapsuus ja ajattelen aivan samoin kuin te kysymyksessänne että jokaisella lapsella pitäisi olla oikeus yhteiseen aikaan molempien vanhempiensa kanssa lapsen ollessa pieni siksi yhteisen ja yhteiskunnassa laajasti hyväksytyn tavoitteen isien hoivavastuun kasvattamisesta pitääkin olla suomalaisen perhepolitiikan keskiössä tästä eteenpäin yhä vahvemmin se miksi perhevapaauudistus ei nyt tällä hallituksella edennyt suuren reformin suuntaan johtui siitä että uudistuksen vaiheissa havaitsimme monimutkaisuuden ja ennen kaikkea laajapohjaiset kustannukset joita uudistus olisi aiheuttanut ja toisaalta työllisyysvaikutukset oli ylimitoitettu odotuksissa hallituksen ulkopuolella niillä reunaehdoilla emme saaneet aikaiseksi mallia joka olisi väistämättä ollut perheiden kannalta parempi tämä on valitettavaa mutta toivon että se kaikki valmistelutyö mitä tämä hallitus teki

arvoisa puhemies hallitushan ilmoitti jo luopuvansa yhdestä reunaehdosta kun valtiovarainministeri ilmoitti että tähän ollaan valmiita satsaamaan arvoisa puhemies lapsille hyvä suomi edellyttää perhemyönteistä politiikkaa ja suomessa on pohjoismaiden jäykin perhevapaajärjestelmä monet isät odottavat että heillä olisi parempi mahdollisuus olla läsnä lastensa elämässä tasa arvoisempi vanhemmuus ja työelämä ovat mahdollisia jos tahtoa löytyy kotihoidon tukea käytti viime vuonna satatuhatta naista ja vain seitsemäntuhatta miestä tämä luku pysäyttää sdp on esittänyt oman ratkaisun joustavammiksi ja yksilöllisemmiksi perhevapaiksi jotka lisäisivät tasa arvoa niin vanhemmuudessa kuin työssä kyse on viime kädessä arvovalinnoista tämä hallitus löysi yhteisen näkemyksen kun lasten varhaiskasvatusoikeutta rajattiin kun lapsilisiä leikattiin ja kun perheiden verotukseen suunnattiin erityinen kiristys tälle vuodelle mutta yhteistä näkemystä ei löytynyt perhevapaauudistuksesta arvoisa pääministeri minkä viestin hallitus lähettää näillä päätöksillä suomalaisille perheille
ministeri saarikko olkaa hyvä
arvoisa puhemies hallitus löysi hyvän yhteisen arvopohjan myös siinä kohdin kun varhaiskasvatusmaksuja laskettiin tuntuvasti tämän vuoden alusta seitsemänkymmentä miljoonaa euroa vähemmän niitä kerätään suomalaisilta perheiltä painottuen pienituloisiin perheisiin useita tuhansia perheitä päätyi maksuttoman varhaiskasvatuksen piiriin ja tämä on oikeansuuntainen teko elämän ruuhkavuosia elävien asuntolainoja maksavien perheiden arjen näkökulmasta löysimme yhteisen nimittäjän myös silloin kun päätimme pitkästä aikaa ensimmäistä kertaa suomen historiassa lisätä rahaa äitiysavustuksen eli tutummin äitiyspakkauksen sisällön parantamiseen ja yksinhuoltajakorotukseen lapsilisään en pitäisi perusteltuna opposition kritiikkiä siitä että tämä hallitus ei olisi satsannut lapsiin ja perheisiin uskon että olemme yksimielisiä siitä että aivan yhtä oleellista kuin etuisuudet ja tulonsiirrot kuten perhevapaat tai lapsilisät perheiden saamat palvelut kuten varhaiskasvatuspalvelut erinomainen peruskoulu ja uusimpana ja ja kaikkein tärkeimpänä uudistuksena lapsiperhepalveluiden muutosohjelma jossa painopiste on ennaltaehkäisyssä
muistuttaisin ajankäytöstä mutta myöskin siitä että sektoriministeri ja vastuuministeri lähtökohtaisesti aina vastaa ja hänelle esitetään kysymys

arvoisa rouva puhemies se että perhevapaauudistus kariutui on mielestäni ja perussuomalaisten mielestä hyvä asia on erittäin tärkeää että tämä perhevapaauudistus ja ylipäänsä keskustelu kotihoidon tuesta käydään perusteellisesti ja pohjia myöten perussuomalaisten mielestä on kohtuutonta että oltaisiin tekemässä jonkunlaista pakkojakamista tai sitä että että väkisin isien on jäätävä kotiin tämä ei ole oikea ratkaisu tällaisesta on keskusteltu pakkojakamisesta pakkojyvittämisestä

tehtiin vuonna kaksituhattakolmetoista jossa silloin yli puolet isistä oli sitä mieltä että nykyinen järjestelmä olisi hyvä kysynkin teiltä hyvä hallitus mitä aiotte tehdä että perheiden päätäntävalta säilyy myös jatkossa ja sitä kunnioitetaan miten perheet haluavat lapset hoitaa kun täällä puhutaan että isät kotiin tämä on rahakysymys oletteko te hallitus valmiita

kyllä arvoisa puhemies tälle hallitukselle lasten ja perheiden asia on tärkeä mutta yhtäläisesti se että molemmat vanhemmat lapsen isät ja äidit suomalaiset työntekijät voivat viettää yhteistä aikaa lapsensa kanssa tämän ollessa pieni ja että työelämä voisi joustaa myös käytännön tekoina ei riitä että teemme paperilla uudistuksen joka toimisi kattavasti ja oikein yhteiskuntapoliittisina arvolähtökohtaisina missioina vaan me tarvitsemme sellaisen uudistuksen jota perheet aidosti hyödyntäisivät niin että tasa arvouudistuskin toteutuisi arvoisa puhemies tämä isien osallisuus johon tässäkin kysymyksessä viitattiin on tärkeä asia kun katsomme nykyisiä käyttäjätilastoja voimme lausua kiitoksen edelliselle hallitukselle siitä että silloin kannustavasti jyrki kataisen hallituksessa lisättiin isien hoivavastuupäiviä

puhemies naisten asema työelämässä ei vahvistu eikä isien tasavertainen vanhemmuus toteudu ilman perhevapaiden uudistamista on aivan selvä asia että perheellä pitää olla mahdollisuus valita miten lapsia hoidetaan mutta on aivan yhtä selvää että meidän täytyy lainsäätäjinä varmistaa tasa arvon toteutuminen tässä maassa olen todella pettynyt että hallitus päätti olla uudistamatta perhevapaat se on tappio tasa arvolle se on tappio työllisyydelle perhevapaauudistus kaatui käytännössä ennen kuin uudistustyöhön ryhdyttiin koska uudistuksen reunaehdot sovittiin mahdottomiksi käytännössä kotihoidon tukeen ei saa koskea ja uudistus ei saa maksaa yhtään mitään kysynkin asianomaiselta ministeriltä kun perhevapaauudistus pistettiin nyt jäihin niin miten te konkreettisesti aiotte edistää sukupuolten välistä tasa arvoa niin työmarkkinoilla kuin

arvoisa puhemies perhevapaat ovat tasa arvokysymys mutta myös lapsipolitiikkakysymys suomessa meillä on eurooppalaisessa vertailussa verrattain hyvä vanhempainvapaajärjestelmä jos katsotaan sen pituutta mutta poikkeamme kuten täällä kysymyksissä on esitetty esimerkiksi korvaustasossa ja mallin jäykkyydessä muista pohjoismaisista verrokkimaista

siitä miten perhevapaakuukaudet pitäisi isän ja äidin välillä jakaa vain harva otti huomioon esimerkiksi kustannuksina sen että jos kotihoidon tuen tasoon tehdään muutoksia se tulee tarkoittamaan kasvavaa painetta varhaiskasvatukseen ja lisäpaikkoihin investointina se ei ole pieni mutta oikea ja

tarvitsee vasemmistoliiton mielestä perhevapaauudistuksen mutta vain sellaisen joka lisää isien mahdollisuuksia jäädä hoitovapaalle ja samalla myöskin perheiden mahdollisuuksia joustavasti päättää miten ja kuka vapaita käyttää juuri siihen tapaan miten viime vaalikaudella tasa arvoministeri arhinmäen johdolla lisättiin isien mahdollisuuksia pitää vapaita kuitenkaan heikentämättä kenenkään asemaa sen sijaan emme jää kaipaamaan tätä kokoomuksen ajamaa nyt kaatunutta perhevapaamallia jossa isien pidempi osuus käytännössä olisi toteutettu leikkaamalla äitien mahdollisuuksia pitää ansiosidonnaista perhevapaata

juuri tämä heikennys ollut se syy minkä takia tämä uudistus nyt

arvoisa puhemies edustaja andersson te viittaatte kysymyksessänne siihen että kenen syy on että tämä uudistus tämän uudistuksen käyntiin laittamisesta vakavasta yrityksestä ja myös lopputulemaratkaisusta että uudistusta on valmisteltava paremmin ja tehtävä tämä harkitummin huolellisemmin ja varmasti vielä rahoituksen suhteen toisella tavalla kantaa vastuun yhdessä koko hallitus mitä tulee näihin tekoihin tasa arvon tai perheiden hyväksi joita täällä on tiedusteltu aivan oikeutetusti tämän valitettavan ja paljon pettymystä aiheuttaneen päätöksen jälkeen niin lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelma vaikka se ei kuulosta niin kuumalta puheenaiheelta tai herätä niin paljon tunteita kuin arvokeskustelu siitä missä lapsen paikka on päiväkodissa vai kotona mikä aina tämän keskustelun taustalta kumpuaa se on hyvät edustajat ja kollegat oikeasti tärkeä asia saammeko me suomalaiset perheiden palvelut muuttumaan sellaisiksi että lastensuojelun kustannukset vihdoin saadaan taitettua perheitä autettua ajoissa ja

arvoisa puhemies mitä hallitus oikeasti on tehnyt edistääkseen tasa arvoa sitä on kyllä hyvin vaikea löytää kun edistetään tasa arvoa niin yleensä myöskin lapsen asema vahvistuu mielestäni pääministeri sipilän tviitti siitä että kysymyksessä on jotenkin työllisyys työpaikkojen lisääminen osoittaa että hän ei ehkä oikein ollut oivaltanut mistä on kysymys kysymys on naisten työmarkkina asemasta jossa jokainen nainen ihan riippumatta siitä haluaako hän lapsia vai haluaako hän olla ilman lapsia kärsii syrjinnästä sen takia että hän on mahdollinen

ja sen takia on aivan keskeistä että hallitus haluaisi tehdä rakenteellisen uudistuksen ja näen että että jolleivät pääministeri ja valtiovarainministeri ota vastuuta myös tasa arvosta niin tästä ei tule mitään kun perheet haluavat miksi me emme voi investoida tähän rakenteelliseen uudistukseen joka muuttaisi historiallisesti meidän

investoimalla niin että oikeasti perheet saisivat olla puolitoista

arvoisa puhemies näissä perhevapaissahan on kysymys muustakin kuin kotihoidon tuesta mikä aina keskustelussa ensimmäisenä nousee esiin suurimmalle osalle perheistä paljon oleellisempi osa suomalaisia perhe etuuksia on se ansiosidonnainen palkkaan sidottu paremman tuen ensimmäinen vauvavuosi jonka rahoituksesta pitkälti vastaavat työnantajat ja työntekijät sivukuluillaan työtulovakuutuksen kautta siksi tämä ratkaisu on laajempi yhteiskunnan yhteinen päätös ei vain ikään kuin sellainen jossa liikuteltaisiin palasia kotihoidon tuesta perhevapaat on kokonaisuus

euron kertakorvauksen työnantajille vaalikauden alkupuolella

rouva puhemies vähentyneet syntyvyysluvut kertovat siitä että me todellakin tarvitsemme nykyistä parempaa perhepolitiikkaa mutta emme tarvitse sellaista uudistusta jolla perheiden omaa valinnanvapautta kavennetaan tai lapsen oikeutta oman äidin tai isän syliin supistetaan ja sellaista joka tosiasiassa toisi vain lisää päivähoitokustannuksia tosiasia on se että isille ja äideille suunnatut kiintiöt ja vahvistetut kiintiöt vain lisäisivät jäykkyyttä perhevapaajärjestelmään ja on muistettava että kotihoidon tuki on tällä hetkellä erittäin joustava järjestelmä joka mahdollistaa molempien vanhempien hoivavastuun ja myös työssäkäynnin koska siinä ei ei sitä säädellä ja isillä on aivan sama mahdollisuus tätä käyttää kysynkin nyt teiltä ministeri oliko pöydällä lainkaan sellaista vaihtoehtoa että joustavuutta olisi päinvastoin lisätty supistamalla näitä aikarajoitteita ja kiintiöitä

arvoisa puhemies kuten kuvasin hallitus valmisteli tätä uudistusta ratkaisuhakuisesti hyvässä yhteistyössä ja tosissaan pöydällä oli monia malleja mutta osoittautui ikään kuin uudistukselle jonka me itsekin varmasti virheellisesti liian tiukaksi asettaneet että niiden puitteissa toimiessa oli vaikea löytää sellaista kokonaisuutta josta olisi päästy yksimielisyyteen niin että esimerkiksi se suuri odotusarvo työllisyydestä olisi täyttynyt toisaalta oikeus valinnanvapauteen ja sitten on paljon sellaisia asioita joita ei lailla ratkaista esimerkiksi se että viime hallituksen tekemä hyvä uudistus joustavasta hoitorahasta yhteiskunnan euromääräisestä tuesta palata töihin vaikkapa neljänä päivänä viikossa viiden sijaan on poikkeuksellisen alikäytetty etuus ja se kertoo ehkä enemmän suomalaisten työmarkkinoiden jäykkyydestä kuin siitä että lainsäädännössä kaikki olisi pielessä meillä on iso ero ruotsiin juuri siinä miten me

arvoisa rouva puhemies on tietenkin erittäin mukavaa että edellistä hallitusta näin vuolaasti täällä nykyisen hallituksen toimesta kiitetään mutta tosiasia on että perhevapaauudistuksen kaatuminen on erittäin suuri pettymys suomalaisille perheille ja suomalaisille lapsille

olemme valmiita tekemään perhevapaauudistuksen meillä on olemassa toteuttamiskelpoinen ja järkevä malli ja kuten viime kausi osoitti aivan niin kuin ministeri täällä todisti isyysvapaata pidennettiin joustavaa hoitorahaa kehitettiin vastaamaan paremmin perheiden tarpeita ministeri saarikko miksi te ette tehneet tässä uudistushengessä jotakin perhevapaille miksi te ette jatkaneet näitä uudistuksia joita me viime kaudella

arvoisa puhemies on aivan totta täällä on paljon noussut esiin erityisesti tämä hoivavastuun tasaisempi jakautuminen ja sitä kautta tasa arvo ajattelen niin ja uskon että hallitus kokonaisuutena yhtyy tähän arvioon että se on se on monimutkaisempi ja laajempi kokonaisuus kuin vain perhevapaauudistus siihen työelämän muutokset ja se että isien osuutta jota on kasvatettu viime vaalikaudella ansiokkaasti kuten mielelläni siitä annan tunnustuksen on johtanut siihen että isät ovat käyttäneet vapaitaan enemmän tutkimusten mukaan isät käyttävät sellaisia vapaita jotka on sidottu palkkaan eli ansiosidonnaisia vapaita ja sellaisia eli enemmänkin niitä jotka ovat erityisesti heille tässä mallissa osoitettuja mutta siitä huolimatta meillä on edelleen vain neljäkymmentä prosenttia muistikuvieni mukaan sellaisia perheitä joissa isät käyttävät niitä vapaita jolloin hän olisi kahdestaan vauvan kanssa kotona eikä äiti siinä läsnä yhtäaikaisia vapaita käyttämässä muutokseen on vielä pitkä matka

rouva puhemies edustaja andersson otti esiin kokoomuksen perhevapaamallin hänelle

täytyy todeta hallituksen nyt pöydällä olleista malleista että ne olivat keskeneräisiä malleja ja ne oli muotoiltu hallituksen yhdessä asettamien reunaehtojen puitteissa kokoomus olisi ollut valmis jatkamaan työtä mallin löytymiseksi ja uudistuksen tekemiseksi mitä kokoomuksen malliin tulee kokoomus on yli vuosi sitten esittänyt oman mallinsa se vastaa näihin tarpeisiin perheiden arjen sujuvoittamisesta tasa arvoisen vanhemmuuden tukemisesta ja naisten työmarkkina aseman parantamisesta näiden vuoksi uudistus tarvitaan ja kokoomus on siihen uudistukseen sitoutunut kysyn hallitukselta jos perhevapaauudistusta ei tule niin mitä aiotte vielä tällä kaudella tehdä naisten työmarkkina aseman parantamiseksi

arvoisa puhemies tässä kaksi edellistä kysyjää ovat viitanneet puolueiden omiin malleihin joita runsaasti poikkeuksellisen runsaasti puolueet laativat minkä seurauksena myös hallitus osaltaan viime syksynä päätti yrittää voitaisiinko tämä ratkaisu tehdä käytännössä kesken vaalikauden ja ikään kuin sellaisena uudistuksena jossa euroja ei juurikaan liikuteltaisi paitsi niihin kustannuksiin joita koituisi varhaiskasvatukseen siirtymisestä mutta perheiden etuuksia ei olisi sellaisenaan parannettu euromääräisesti

arvoisa puhemies on vielä nyt sanottava että tämä valmistelussa oleva olisi ollut vahingollinen jopa kahdelle kolmasosalle perheistä se olisi leikannut myös pienituloisten perheitten toimeentuloa ja sitä oppositiokin on minun korvieni kuullen eilen vastustanut rankasti miten te voitte kannattaa tällaista uudistusta joka olisi selvästi leikannut lapsiperheiden toimeentuloa kotihoidon tukea olisi leikattu sisarkorotukset poistettu ja todellakin monilapsisten ja pienituloisten perheiden asema olisi heikentynyt kaiken lisäksi vanhempainvapaa aika olisi lyhentynyt se olisi voinut tarkoittaa perheille jopa tuhansien eurojen leikkausta miten tämä voisi olla erinomainen uudistus uudistuksen pitää parantaa nykyistä tilannetta eikä se saa olla sellainen että se leikkaa toiselta vanhemmalta rahaa ja sitten käytännössä koko perhe kärsii tästä pitää saada ehdottomasti parempi perhevapaauudistus minäkin toivon että siihen lähdetään ja laskelmat tehdään huolellisesti eikä näin tiukkoja raameja aseteta että lisärahaa ei tule nimenomaan näihin perheiden

arvoisa puhemies vastaan jotain siitä huolimatta tässä kysyjän huomiossa todettiin että uudistusten viime vaiheet jotka hallituksella olivat pöydässä olleet leikkauksia lapsiperheille kuten ansiokkaasti myös monet median edustajat sitä laskelmaa ovat ruotineet vastaus on mahdollisesti se riippuisi siitä kuinka paljon perheet olisivat muuttaneet käyttäytymistään olisivatko isät hyödyntäneet perhevapaita tuplasti nykyistä tilannetta enemmän kun tunnistamme tilanteen jossa vain joka viides käyttää tällä hetkellä kaikki vapaat se olisi vaikuttanut siihen olisivatko kotiäidit työllistyneet tai siirtyneet työelämään aikaisemmin tähän keskustelun jälkimmäiseen osaan haluan todeta sen että sen lisäksi että on helppo keskustella mistä leikataan ja kenelle siirretään etuisuuksia meidän pitää miettiä näiden ihmisten arkea ja lapsiperheen elämää ja myös tunnistaa se tosiasia että pitkään kotihoidon tuella olleet perheenäidit suurimmaksi osaksi he ovat naisia ovat työmarkkina asemaltaan heikossa tilanteessa ja koulutustasoltaan monesti alhaisesti koulutettuja

arvoisa puhemies kyllähän tämä keskustelu joka tässä on erityisesti hallituspuolueiden välillä käyty osoittaa että tällä hallituspohjalla perhevapaita ei pystytä uudistamaan tällä hallituspohjalla suomessa ei pystytä uudistamaan perhevapaita perheiden ja lapsien parhaaksi ja kaikkein ironisinta on se että täällä hallituspuolueet syyttävät jo oppositiota mallista jonka takia ministeri itse kaatoi tämän uudistuksen koska se olisi ollut huono perheille me haemme parempaa mallia tiedoksi ministeri saarikko sdpn malli on kyllä lasketettu eduskunnan tietopalvelussa arvoisa puhemies tässä on monta kertaa vedottu näihin reunaehtoihin joista yksi on ollut työllisyysvaikutukset nyt hallitus on kautensa aikana räätälöinyt omille etupiireilleen satojen miljoonien veroetuja

ei ole ollut yhdenkään työpaikan työllisyysvaikutusta yhdenkään työpaikan työllisyysvaikutusta arvoisa perheministeri minkä takia työllisyysvaikutukset muodostuvat esteeksi silloin kun pitäisi lisätä tasa arvoa ja perheiden valinnanvapautta
arvoisa puhemies eiköhän suomalaisten lapsiperheidenkin näkökulmasta kaikkein isoin uudistus ja parannus tämän vaalikauden tuloksena ole suomalaisen talouden ja työllisyyden tilan nousu se että kymmenettuhannet suomalaiset perheet ovat voineet kohentaa perheen elämäntilannetta työpaikalta saadulla palkalla ja sitä kautta toimeentulon ja ja ylipäätään ottaen elämän helpottumisen kokonaisuutena

oikeasti on jokaisen ymmärrettävä että vain minuutti on aikaa mutta pääministeri lyhyesti

mitä tämä uudistus tarkoittaisi mitkä ovat työllisyysvaikutukset mikä on hinta mitkä ovat tasa arvovaikutukset ja minä uskon että tämä toimii pohjana sille uudistustyölle mikä väistämättä meillä on edessämme täällä salissa ei ole varmaan yhtään puoluetta joka ei haluaisi perhevapaauudistusta tehdä

mutta on kohtuullista että kun uudistuksen hinta julkiselle taloudelle on näin suuri tämä on nyt realistinen laskelma silloin se uudistus tehdään hallitusohjelmassa sopien
ja vielä yksi kysymys edustaja rinne arvoisa puhemies
kiitoksia tästä kysymyksestä pääministeri sipilälle täällä on käyty nyt laaja keskustelu asiasta tämän kyselytunnin pohjalta ja kyllä tässä on käynyt selväksi että tämä hallituspohja siis keskustapuolue kokoomus ja siniset ei kykene perhevapaajärjestelmää uudistamaan se on täysin kysymys kuuluu miten pääministeri sipilä te pystytte itsellenne ja kansalle perustelemaan sen että esimerkiksi apteekkarivähennykseen käytetään toistasataa miljoonaa euroa rahaa ja siellä lakitekstissä kuuluu että se ei johda työllisyys eikä talousvaikutuksiin nyt tässä on talousvaikutukset teillä on ollut rahaa käytettävissä miksi tätä esitystä ei viedä nyt eteenpäin valmistellen siihen suuntaan kuin

arvoisa puhemies tässä on nyt kyllä kaksi erimitallista asiaa se että yrittäjävähennys tehtiin on tasa arvoteko työmarkkinoille ja yrittäjille siellä on erittäin paljon henkilömuotoisissa yhtiöissä toimivia nais yrittäjiä sosiaali ja terveydenhuollon alalla esimerkiksi esimerkiksi se on selvä asia että että perhevapaauudistus tarvitaan ja ja keskusta on siihen valmis kokoomus on siihen valmis siniset ovat siihen valmiita mutta meillä on ollut erityisesti julkisuudessa ja myöskin tässä salissa epärealistisia odotuksia siitä mitkä sen vaikutukset ovat mitä se maksaisi ja silloin on hyvä että tämän perusteellisen työn pohjalta mikä nyt on tehty vaikutusarvioina seuraavan seuraavan hallituksen ohjelmassa hallitusneuvotteluissa sovitaan sitten tarkemmin siitä mallista koska ilman kustannuksia sitä ei voi myöskään tehdä se on tullut tässä selväksi

seuraava kysymys perussuomalaisten eduskuntaryhmä mäkelä jani
arvoisa puhemies eun komissio ehdottaa euroopan vakausmekanismin muuttamista euroopan valuuttarahastoksi taas askel kohti liittovaltiota suomi ei voisi enää itsenäisesti päättää tukipakettien myöntämisestä tai kieltämisestä taas kerran suomalaiselle kuuluvaa päätöksentekovaltaa ollaan ryöstämässä eu eliitin käsiin tätä me perussuomalaiset emme hyväksy itsenäistä linjaa edustanut britannia lähdössä kelkasta saksan hallitusneuvottelut ovat loppusuoralla ja hallituksen ohjelma on karua luettavaa saksan ja ranskan yhteistyö tiivistyy ja liittovaltiokehitystä tullaan viemään eteenpäin nyt suomen täytyy etsiä ne maat joiden kanssa yhteistyössä tämä kehitys on torjuttavissa kysynkin aikooko hallitus torjua suunnitelmat eun liittovaltiosta ja euroalueen valuuttarahaston perustamisesta aikooko hallitus pitää yhteisistä rahoista päättämisen suomen kansan valitseman eduskunnan käsissä

arvoisa puhemies suomi ei aio olla perustamassa liittovaltiota vaan suomi aikoo jatkaa samalla perinteisellä linjalla mikä meillä on pitkään ollut sen että rahaliittomme ei ole valmis osoitti käyty talouskriisi euroopassa nyt kun talouskriisi on takanapäin ja asiat ovat suhteellisen hyvässä kunnossa myöskin kriisimaissa on se aika jolloin järjestelmää täytyy päivittää vastaamaan mahdollisia tulevia tilanteita se että tästä meidän evmstä tehdään vakausrahasto tai mekanismi on minusta askel siihen suuntaan että varaudutaan tuleviin

arvoisa puhemies kyllä tämä suunta on selvä eun jättiläiset vievät liittovaltiota eteenpäin halusimme tai emme meillä ei pienenä maana ole suuria mahdollisuuksia vaikuttaa eun kehityksen suuntaan ei varsinkaan kun hallituksemme todellisuudessa tukee tätä liittovaltiokehitystä eikä siinä vielä kaikki hallituksen suunnalta on suoraan vihjattu että britannian lähdön myötä suomen on varauduttava eun nettomaksujäsenyytensä kasvuun eurooppaministeri toki on julistanut ettei lisää maksuja saa tulla samaan aikaan valtiovarainministeri sanoi että maksujen lisäystä voidaan harkita tässä on selvä ristiriita tehän arvoisa ministeri orpo olette puhunut siitä että veronmaksajien rahoja ei voi levitellä miten sattuu nytkö eurooppaan voi levitellä arvoisa puhemies haluan selvän vastauksen siihen kumman linjan mukaan hallitus toimii aiotteko sallia suomen eun maksuosuuden korottamisen brexitin myötä

arvoisa puhemies huomisessa eu ministerivaliokunnassa käsitellään rahoituskehyksiä suomen suomen linjaus on ollut se että emme täytä tuota britannian jättämää aukkoa se on nettona noin kaksitoista miljardia euroa mutta samaan aikaan päätimme että emme ole ihan tässä prosenttiliikkeessä koska jonkun verran meillä pitää olla noissa neuvotteluissa neuvotteluvaraa jos pitäisi veikata sitä mihin se eun budjetin taso asettuu niin se on prosentista muutaman kymmenyksen yli tällaisia viestejä on tullut myöskin ranskasta ja ja saksasta suomelle on tärkeää se että että nyt korostetaan tuotekehitystä ja ja innovaatiotukea ja meille on myöskin tärkeätä pitää huolta kotimaisesta maataloudesta ja aluepolitiikan rahoista näissä raameissa me käymme keskusteluja eun rahoituskehyksistä

arvoisa puhemies myös saksan hallitusneuvotteluissa sosiaalidemokraatit saivat eun yhdentämisestä läpi sellaisia linjauksia jotka pitkälti noudattavat niitä komission esityksiä joihin edustaja mäkeläkin tässä puheenvuorossaan viittasi hallitussopimuksen tai luonnoksen mukaan saksa lisää rahoitusta eun ja myönnytään komission esittämään erilliseen erilliseen euroalueen budjettilinjaan josta kehitetään myöhemmin euroalueen oma budjetti nämä kirjaukset ovat saksan hallitusohjelmasta myös tästä euroopan vakausmekanismista evmstä pitäisi hallitussopimuksen mukaan tehdä euroopan valuuttarahastoa mitä tämä tarkoittaa käytännössä tämän yhteisvastuun vastapainoksi halutaan yhä enemmän kontrolloida ja koordinoida jäsenmaiden budjetteja kysyn hallitukselta mitä tämä tarkoittaa suomelle mikäli tämä hallitusohjelma saksassa hyväksytään voiko hallitus hyväksyä tällaisia ehdotuksia jotka lisäisivät suomen taloudellisia vastuita

arvoisa puhemies meillä on selkeä lähtökohta se että me emme lähde ratkaisuihin jotka lisäisivät meidän meidän vastuitamme taloudellisesti jos saksan hallitusneuvotteluissa jotain linjataan niin eihän se tarkoita sitä että me ryntäämme muuttamaan omaa linjaamme meillä on selkeä oma linja me olemme siellä pöydissä emme kuunteluoppilaina vaan mukana päättämässä ja me pyrimme vaikuttamaan niihin ratkaisuihin mitä tehdään mielestäni saksan hallitusohjelman linjauksissa ei ole sellaisia linjauksia jotka aiheuttaisivat aiheuttaisivat nyt välitöntä huolta koska saksakin edelleen lähtee siitä että riskien tasaaminen ja riskien alentaminen pitää tehdä ennen kuin minkäänlaista yhteistä vastuuta esimerkiksi talletussuojan laajentamisen puitteissa voidaan tehdä mitä tulee tähän yhteisen valuuttarahaston kehittämiseen kehittämiseen niin se on hyvä tavoite mutta sen pitää tapahtua evmn nykyisen lainsäädännön puitteissa ei siirtäen tätä tärkeää välinettä komission

arvoisa rouva puhemies suomi on pieni maa meidän kansainväliset asiamme täytyy hoitaa taiten niihin kuuluu myös eurooppa politiikka joka sekin vaatii tietynlaista valtiomiesviisautta tähän asioitten hoitoon ei kyllä kuulu tällainen iskulausepolitiikka iskulauseet liittovaltiosta iskulauseet velka tulonsiirtounionista tai iskulauseet jostakin taivaalta tulevasta yhteisvastuusta näillä iskulauseilla asioita ei viedä eteenpäin suomen etu on eurooppalainen yhteistyö ja se että me hoidamme näitä asioita asiallisesti viemme muun muassa tätä raha ja talousliitto emun syvenemistä eteenpäin niistä lähtökohdista joissa toisaalta toteutuu eurooppalainen lisäarvo olemme eurokriisistä selvinneet tiettyjä valuvikoja täytyy korjata mutta toisaalta pidetään huoli kansallisesta vastuusta

pärjätään sillä että vain katseella seurataan nyt teiltä arvoisa hallitus odotetaan aktiivisuutta esimerkiksi eun tuleva budjetti suomi yhtä aikaa vaatii pienempiä nettomaksuja mutta suurempia saantoja miten tällainen ilmaveivi oikein on mahdollista suorittaa

mielipiteeseen siitä että retoriikalla tässä ei pärjätä myöskin siitä retoriikasta että hallitus ei ole aktiivinen ja ei vaikuta pikkuhiljaa voisitte luopua te hyvin tiedätte suuren valiokunnan jäsenenä että hallitus on muodostanut kannat hyvissä ajoin myöskin rahoituskehyksiin puolustusyhteistyöhön muodostimme kannat vaikutimme ja saimme läpi sen mitä halusimme emun kehittämiseen ja rahaliiton kehittämiseen olemme muodostaneet kantamme hyvissä ajoin hakeneet sille yhteistyökumppaneita samanmielisiä ja vaikutamme sen sisältöön teemme jatkuvasti töitä sen eteen sama koskee rahoituskehyksiä olemme muodostaneet ajoissa kantamme haemme siihen liittolaisia ja tämä on sitä aktiivista vaikuttamista käytännön tasolla ei retoriikan tasolla

sinisen tulevaisuuden linja eun suhteen on kristallinkirkas meidän pitää saada siitä taloushyötyä ja turvallisuushyötyä silloin suomalaiset kannattavat eu jäsenyyttä kun nämä kaksi asiaa toteutuvat sen sijaan perussuomalaisten käsienpesu tässä on kyllä vertaansa vailla jos oikein muistan te olitte tekemässä tämän hallituksen ohjelmaa jokainen teidän edustajanne oli hyväksymässä kreikan kolmannen tukipaketin mutta nyt nyt te hurskastelette täällä kaikkia voi sumuttaa jonkin aikaa mutta kaikkia ei kaiken aikaa haluatteko te erota eusta eurosta antakaa selvä vastaus jani mäkelää lainatakseni haluan selkeän vastauksen

arvoisa puhemies ei olla valmiita eikä siihen ole valmiutta myöskään muissa jäsenmaissa se on ihan selvä asia että että nykyisen perussopimuksen puitteissa euta kehitetään nyt siitä on myöskin rooman julkistuksessa vuosi sitten yhdessä sovittu nyt seuraavaksi tarvitaan konkreettisia askeleita tämän rahaliiton euron jatkokehittämisessä meidän pitää pitää kehittää sitä pankkiunioni pitää saada valmiiksi mutta me haluamme edetä askelin millä riskejä pudotetaan esimerkiksi pankkien ja valtioiden välinen kohtalonyhteys pitää saada madallettua esimerkiksi italiassa tämä on liian korkealla tasolla meillä on konkreettiset askelmerkit siitä mitä pitää saada valmiiksi että voidaan mennä eteenpäin mutta eteenpäin pitää

seuraava kysymys edustaja ville niinistö
arvoisa puhemies suomi ei voi olla maa joka käännyttää ihmisiä hengenvaaraan tämä suomen perustuslaissa ja kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa asetettu ehdoton palautuskielto on valitettavasti tänä päivänä suomessa vaakalaudalla ja se kysymys pitää ottaa vakavasti tällä viikolla tuli esille bagdadilaisen alin tapaus hän oli saanut suomesta käännytyspäätöksen ja tämä isä ja isoisä tuli tapetuksi vain muutamia viikkoja paluunsa jälkeen myös hänen tytärtään ja hänen tyttärensä lapsia uhkaa käännytys vaikka heidän isänsä näiden lastenlasten isä on saanut suomesta päätöksen jäädä tänne ykn pakolaisjärjestö unhcr kritisoi suomen linjaa sallia sisäisen paon kautta kielteisiä päätöksiä esimerkiksi irakissa laajasti irakilaisista noin kaksikymmentä prosenttia saa suomesta turvapaikan kun eu keskiarvo on kuusikymmentä prosenttia lainsäädäntöä on kiristetty oikeus avun saamista on vaikeutettu arvoisa ministeri hallitus on vastuussa tästä kokonaisuudesta ja migri yksittäisistä päätöksistä oletteko valmiita arvioimaan tämän kokonaisuuden toteutuvatko ihmisoikeudet ja

arvoisa puhemies todella edustaja niinistö kiinnitti huomiota erittäin vakavaan kysymykseen tietysti meidän kaikkien vastuulla on se että myös suomen perustuslakiin kirjoitettu selvä palautuskielto henkilökohtaisen uhan vainon kohteeksi joutuvalle täyttyy ja tältä osin lainsäädäntö on selvä sitten kysymys siitä onko meillä maahanmuuttovirastolla ja suomen tuomioistuimilla riittävät prosessit resurssit edellytykset arvioida riittävällä tavalla tämä henkilökohtaisen uhan mahdollisuus on tietysti asia jota meidän pitää koko ajan arvioida

vastuuta siitä mitä tapahtuu sen jälkeen kun hakijan esittämät perustelut on ensin maahanmuuttovirastossa sitten tuomioistuimessa ja esimerkiksi tässä mainitussa erittäin traagisessa surullisessa tapauksessa myös korkeimman hallinto oikeuden osalta käyty läpi mutta jatkuvasti meidän pitää varmistaa että resurssit ovat paikallaan ja mahdollisimman hyvin selvittää henkilöiden taustat
pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää lisäkysymyksen ilmoittautumaan painamalla viides painiketta ja nousemalla seisomaan
arvoisa puhemies olennaista on se kokonaisuus että toimivatko meidän lait niiden sovellukset resurssit oikeusavun saaminen niin että me täytämme kunnialla siis sellaisella tavalla millä sivistysmaan pitää täyttää oikeusturvaperiaatteet niille jotka suomesta hakevat turvaa monet heistä ovat hädänalaisia heillä voi olla henkilökohtaista ahdistusta he ovat voineet joutua kidutuksen uhreiksi heillä voi olla vaikeuksia edes luottaa siihen että he saavat asiansa kuulluksi ja silloin

epäilivät että häntä uhkaa palautus näin ollen tarvittaisiin kokonaisarvio tästä kokonaisuudesta oletteko valmiita tekemään sen
arvoisa puhemies kuten sanoin minusta tämän arvioinnin täytyy olla jatkuvaa kuitenkin täytyy sanoa myös joihin kyllä luotan vain neljä prosenttia palautetuista päätöksistä on liittynyt menettelytapa tai tulkintavirheeseen ja lainsäädäntö jota tulkitaan on sinänsä hyvin selvä siinä että henkilökohtaisen uhan kohteeksi joutuvaa ei voi palauttaa jolloin sinänsä

sillä tavalla kuin lakia on tarkoitettu käytettäväksi mitä tulee pohjoismaiden tilanteeseen suhteessa keski eurooppaan me kaikki tiedämme että tänne on tullut erityisesti irakilaisia runsaasti ja tästä syystä voivat olla erinäköisiä keski euroopasta on tullut paljon henkilöitä joiden joukossa voi olla vähemmän niitä jotka täyttävät kansainvälisen suojelun tarpeen kriteeristön kuin esimerkiksi niiden irakilaisten joukossa joita on saapunut keski eurooppaan ja päinvastoin joidenkin toisten kansalaisuuksien osalta

arvoisa rouva puhemies maahanmuuttopolitiikkaa on tällä hallituskaudella kiristetty monilta osin ja tästä hallitukselle kiitos samaan aikaan kuitenkin moni euroopan maa on kiristänyt linjaa vielä enemmän hallitusohjelmassa ja siihen loppuvuodesta kaksituhattaviisitoista tehdyssä kahdeksankymmentä kohtaisessa lisäpöytäkirjassa on paljon hyviä kirjauksia kysynkin vastaavalta ministeriltä minkälaisella aikataululla näitä ollaan nyt toteuttamassa
arvoisa puhemies tämän mainitun ohjelman ja myöskin sen jälkeen jatkuvasti tehtyjen ohjelmien ja ja lisätoimenpiteiden osalta toimeenpano etenee ja meillä maahanmuuton ministerityöryhmä seuraa seuraavaksi huomenna sitä miten muun muassa näissä asioissa mennään eteenpäin toki kansainvälisiä sopimuksia suomen lainsäädäntöä ja hallitusohjelmaa kunnioittaen peruslähtökohta on selvä että kansainvälistä suojelua tarvitsevia hädänalaisia autetaan ja prosessin täytyy olla oikeudenmukainen sen jälkeen tietysti kielteisen päätöksen saaneiden osalta on selvää että varjoyhteiskuntaa jakautumista laittomiin ja laillisiin suomalaisiin me emme voi hyväksyä se on kaikkien kannalta myöskin mahdollisesti laittomina suomeen jäävien kannalta ongelmallinen tilanne ja erityisesti tämän osalta tänä vuonna kysymys kohdistuu siihen miten lainvoimaisen kielteisen päätöksen saaneiden osalta

seuraava kysymys edustaja arhinmäki
arvoisa rouva puhemies ministeri saarikko aikaisemmin täällä kyselytunnilla totesi että lasten ja perheiden asia on tärkeä hallitukselle ja perhevapaauudistuksen kaatumista on myös perusteltu sillä että halutaan puolustaa lapsiperheitä tämä tuntuu vähän erikoiselta kun katsoo eilistä sosten julkaisemaa selvitystä soste on arvioinut hallituspolitiikan tulosta ja tulos on se että erityisesti pienituloisten lapsiperheiden toimeentulo on heikentynyt erityisesti pienituloisten lapsiperheiden toimeentulo on heikentynyt sen lisäksi työttömät ja opiskelijat ovat kärsineet hallituksen politiikasta sosiaaliturvaleikkauksien mutta myös sosiaalietuuksien verotuksen ja asumistuen heikentämisen vuoksi ennen ennen vaaleja te pääministeri sipilä sanoitte että perusturvasta ei leikata nyt täytyy kysyä miten tässä pääministeri sipilä pääsi käymään näin
ja kuka vastaa pääministeri sipilä jos kerta niin haluatte
arvoisa arvoisa puhemies ensinnäkin tuloerot tilastokeskuksen tilastojen mukaan vuonna kaksituhattakuusitoista eivät kasvaneet mutta myönnän sen että kaksituhattaseitsemäntoista ne ne voivat kasvaa koska talouskasvu on ylittänyt kaikki kaikki ennusteet ja ja kun talous kasvaa voimakkaasti niin silloin tuloerot tahtovat myöskin myöskin kasvaa pitkäaikaistyöttömyyden väheneminen on ehkä se suurin suurin tekijä eriarvoistumiskehitykseen viime kaudella pitkäaikaistyöttömiä tuli viisikymmentätuhatta lisää nyt viimeisen vuoden aikana pitkäaikaistyöttömien määrä on vähentynyt kolmellakymmenellätuhannella eli joka joka neljäs pitkäaikaistyötön on saanut työtä ja tämä on varmasti merkittävin asia mikä eriarvoistumiskehityksen pysäyttämiseksi on saatu pitkään pitkään aikaan aikaiseksi

arvoisa rouva puhemies pääministeri sipilä te ette vastannut miltään osin esittämääni kysymykseen ennen vaaleja te sanoitte perusturvasta ei leikata näin te lupasitte ja nyt sosten selvitys osoittaa valitettavasti miten perusturvasta on leikattu te puhuitte tuloeroista ja itse asiassa sekä eduskunnan tietopalvelun että valtiovarainministeriön omat laskelmat osoittavat että hallituksen politiikka on johtanut tuloerojen kasvuun hallituksen päätökset ovat kasvattaneet tuloeroja kun täällä on aikaisempaa hallitusta aivan oikein kehuttu perhevapaauudistuksesta niin soste on arvioinut myös edellisen hallituksen toimia tuloerojen ja perusturvan osalta ja siinä todetaan että ajanjaksolla kaksituhattakaksitoista viiva kaksituhattaviisitoista sosiaalietuuksiin tehdyt muutokset olivat pienituloisia suosivia miten arvoisa pääministeri on voinut tapahtua se että ennen vaaleja luvataan että perusturvasta huolehditaan ja nyt käykin niin että perusturva on se joka on ollut pahimman
arvoisa rouva puhemies leikkaukset ovat aina kipeitä se on selvä asia ja se mitä on tehty perusturvassa on indeksien jäädyttäminen se on totta nolla pilkku kahdeksankymmentäviisi prosenttia indeksien jäätyä hallitusohjelmassa arvioitua pienemmäksi se on totta tämä on tehty indeksien jäädyttäminen oli useimpien puolueiden muun muassa sdpn vaaliohjelmassa ja suurin piirtein sillä sillä tasolla millä nyt tämä hallitus joutui tämän tekemään leikkaukset ovat ikäviä mutta mitenkään muuten ilman niitä emme selviäisi siitä kestävyysvajeurakasta mikä meillä edessämme on meidän meidän pitää vastata siihen haasteeseen mikä meillä on

arvoisa puhemies köyhyys pysyvä köyhyys on vakava ongelma suomessa ja monessa muussa euroopan maassa siihen kytkeytyvät yhtäläisesti monet muutkin seikat kuin toimeentulon heikkous se aiheuttaa muutakin syrjäytymisen ja syrjään työntämisen kokemusta ymmärrän opposition tarpeen kertoa hallituksen toimista kuvan tämä puoli ei olisi ehkä teidän niin helppoa kertoa siitä tarinasta jossa hallitus haluaa nostaa ihmisiä pois perusturvalta työelämän pariin ja omatoimisen ja toimeliaan elämän pariin siinä siinä tavoitteessa hallitus on onnistunut erinomaisella tavalla lisäksi me olemme parantaneet perusturvaa nostan muutamia esimerkkejä kuten takuueläkkeen lapsilisän yksinhuoltajakorotuksen ja viimeisimmäksi vähimmäispäivärahan tason noston vanhempainpäivärahan minimissä ja kuntoutus ja sairauspäivärahoissa tämä ei ole vähäpätöistä koska tämän osuuden viime hallitus nimenomaan jätti tekemättä ja kasvatti

jälleen kerran pääministerin paikalta tässä salissa puhutaan vastoin sitä mikä pitää paikkansa olen täällä useampaan kertaan lukenut sosiaalidemokraattisen puolueen vaalitavoitteet liittyen näihin indeksikorotuksiin se ei pidä paikkaansa mitä väitätte sdpn vaihtoehdossa ei todellakaan leikattu perusturvan indeksejä ei millään tavalla te esitätte väärän todistuksen tässä asiassa pääministeri sipilä haluan kysyä teiltä miksi te ette voi myöntää sitä että tämän hallituksen päätöksillä nimenomaan tämän hallituksen päätöksillä tämän yhteiskunnan köyhimmässä asemassa olevat ihmiset ovat joutuneet leikkausten kohteeksi tämän yhteiskunnan köyhimmässä asemassa olevat ihmiset ovat leikkausten kohteena ja te lupasitte ennen vaaleja että perusturvasta ei keneltäkään leikata miten miten te selitätte tämän kansalle kertokaa niin kuin asiat

kahdeksansataa miljoonaa indeksien leikkauksesta siellä toki lukee että ei leikata perusturvasta mutta edustaja edustaja rinne voin vakuuttaa teille että niistä muista indekseistä ei kahdeksansataa miljoonaa olisi löytynyt jolloin olisimme joutuneet miettimään te olisitte joutuneet miettimään sitä että mistä ihmeestä se kahdeksansataa miljoonaa löytyy tuolla rajauksella minkä te olette vaaliohjelmaanne kirjoittaneet

nopsa kysymys vielä edustaja nylander
arvoisa puhemies värderade talman yle uutisoi tällä viikolla että kela perii takaisin opintotukea toissa vuodelta lähes

opiskelijalta yhteensä yli neljäkymmentäviisi miljoonaa euroa

ei rangaista rkp on varjobudjetissaan esittänyt että opintotuen tulorajoja pitäisi nostaa viisikymmentä prosenttia sipilän hallitus on leikannut opintotukea rankasti mutta se ei kuitenkaan nosta opiskelijoiden opintotuen tulorajoja paradoksaalista sillä opiskelijoiden tarve työskennellä opintojen ohella lisääntyy kun hallitus on leikannut opintotukea arvoisa ministeri terho aikooko hallitus korottaa opintotuen tulorajoja tulevassa kehysriihessä
arvoisa puhemies kysymys on mitä tärkein näistä leikkauksistahan on sovittu jo hallitusneuvotteluissa aikanaan enkä ole tässä valmis ilmoittamaan mitään muutoksia hallitusohjelmaan mutta kysymykseen siitä onko opintotukea leikattu täytyy itse asiassa täsmentää että opintorahaa on leikattu opintotukea joka koostuu myös opintolainan takauksesta on korotettu joten opintolainaa ottamalla itse asiassa opiskelija voi korottaa tulotasoaan verrattuna aiempaan vaalikauteen jolloin siis itse myöhemmin maksaa tämän taatun lainan takaisin

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan

ministeri häkkänen on esittelemässä

pyydän kaikkia edustajia jotka haluavat pitää kokouksia siirtymään salin ulkopuolelle

arvoisa puhemies ärade talman eduskunta saa nyt käsiteltäväkseen hallituksen kertomuksen kielilainsäädännön soveltamisesta kaksituhattaseitsemäntoista kertomus on kattava paketti tietoa oikeuksien seurantaa ja myös käytännön hyviä esimerkkejä kielellisten oikeuksien toteutumisesta kielelliset oikeudet ovat perusoikeuksia niillä on tärkeä tehtävä oikeusvaltiossa kielellisten oikeuksien toteutuminen on usein edellytys muiden perusoikeuksien toteutumiselle

arvoisa puhemies kertomuksen valmistelu on hyvä esimerkki hallituksen yhteistyöstä kieliryhmien kanssa kertomusta varten on järjestetty runsaasti kuulemisia ja tapaamisia kieliryhmien ja viiteryhmien sekä asiantuntijoiden ja viranomaisten kanssa näin kieliryhmien käsitys omasta tilastaan on otettu huomioon kertomuksen taustalla on myös kaksi oikeusministeriön teettämää tutkimusta kielibarometri kaksituhattakuusitoista ja saamebarometri joka toteutettiin ensimmäistä kertaa vuoden kaksituhattaseitsemäntoista kertomuksessa syvennytään muutamaan keskeiseen teemaan teemojen valinta perustuu muun muassa perustuslakivaliokunnan vuoden kaksituhattakolmetoista kertomuksesta antamaan mietintöön saamen ja viittomakielen seurantaa on kertomuksessa lisätty tuntuvasti kertomuksen keskeiset teemat ovat kielellisten oikeuksien toteutuminen sosiaali ja ter veydenhuollossa kieliolot ja kieli ilmapiiri valtionyhtiöt sekä digitalisaatio ja kotouttaminen suomen asukasluku kasvaa tasaisesti kieliryhmien väliset kielisuhteet ovat muuttuneet neljässä vuodessa suomen ja ruotsinkielisten määrä on vähentynyt viime vuosien aikana kun taas saamenkielisten määrä on ollut lievässä kasvussa vieraskielisten määrä ja osuus väestöstä on kasvanut myös suurimmat vieraskieliset ryhmät ovat tällä hetkellä venäjän ja vironkieliset arabian kieli ohitti somalin kielen vuonna kaksituhattakuusitoista myös yhä useampi suomen ja ruotsinkielinen muuttaa pois suomesta mutta suurin osa maastamuuttajista kuitenkin vieraskielisiä yleinen kieli ilmapiiri näyttäisi jonkin verran koventuneen edellisen kertomuksen antamisen jälkeen tämä tulee esiin kielibarometri kaksituhattakuusitoista ja saamebarometriselvityksistä sekä oikeusministeriön saamista lausunnoista ja kyselyistä erittäin vakavaa on että vähemmistöryhmät kokevat valtaväestöä enemmän häirintää ja syrjintää ja he joutuvat useammin myös vihapuheen kohteeksi tämä koskee myös kotoperäisiä kieliryhmiämme kuten ruotsin ja saamenkielisiä tämä ei ole hyväksyttävää kieli ja väestöryhmien kokemaa häirintää ja syrjintää pitää torjua aktiivisesti ruohonjuuritasolta tänne eduskuntaan ja hallitukseen asti kertomus sisältää keskeisiä huomioita siitä miten kieli ilmapiiriä voitaisiin edelleen parantaa osa huomioista koskee viranomaisten omaa toimintaa vuoden kaksituhattakuusi kielikertomuksesta lähtien on seurattu miten oman kielen käyttäminen toteutuu sosiaali ja terveydenhuollon asiakastilanteissa potilaan ja sosiaalihuollon asiakkaan oikeus käyttää omaa kieltään koetaan erityisen tärkeäksi alueilla joilla kieliryhmät ovat samansuuruisia tai joilla pienemmän kieliryhmän suhteellinen osuus on kohtalaisen suuri kielelliset oikeudet toteutuvat pääsääntöisesti hyvin alueilla

toista kansalliskieltä puhuvien osuus on pieni kielellisten oikeuksien toteutuminen taas vaatii erityistä suunnittelua kyselyjen perusteella viranomaisten ja palveluntarjoajien asenteet sekä tiedon puute saamen kielilain velvoitteista koetaan saamenkielisten oikeuksien toteutumisen esteeksi sote palveluissa osa saamelaisista ei myöskään tunne oikeuksiaan kovin hyvin ja tietoa tarjolla olevista saamenkielisistä palveluista koetaan olevan myös huonosti saatavilla saamenkielisten sosiaali ja terveyspalvelujen järjestämisessä erityisenä lisähaasteena on kuitenkin puute saamen kielen taitoisesta ammattihenkilöstöstä etenkin julkisen sektorin palveluissa valtion taholta toimenpiteitä tilanteen parantamiseksi on tehty pitkään kertomusta valmisteltaessa on käynyt ilmi että voimassa olevat sosiaalihuollon asiakaslain ja potilaslain säädökset

tulkitsemisesta ja tulkin hankkimisesta ovat ongelmallisia viittomakieltä käyttävien kannalta saatujen lausuntojen mukaan viranomaisten asenteet viittomakielisten kielellisiä tarpeita kohtaan ovat usein vähätteleviä tai jopa kielteisiä meidän kaikkien tulisi ymmärtää että viittomakieliset ovat oma kieliryhmänsä arvoisa puhemies sosiaali ja terveydenhuollossa on kertomuksen mukaan yhä enemmän kiinnitettävä huomiota henkilöstön kielitaitoon kielellisten oikeuksien merkityksen tiedostamiseen ja palvelujen järjestämiseen siten että samaa kieltä puhuva henkilökunta ja asiakkaat kohtaavat kertomuksessa on valtion omistamista yhtiöistä päädytty tarkastelemaan erityisesti posti group oyjn finavia oyjn kielellisiä palveluita suomenkieliset ovat suunnilleen yhtä tyytyväisiä kaikkien kolmen valtionyhtiön kielellisiin palveluihin ongelmia näyttäisi olevan ruotsinkielisten palvelujen tarjonnassa selvitysten perusteella on voitu tehdä se johtopäätös että suurin ongelma on henkilökunnan puutteellinen ruotsin kielen taito yhtiöissä on kuitenkin hyvin paikannettu ongelmat ja pitkään myös pyritty edesauttamaan tilannetta parempaan suuntaan kertomuksessa on pyritty tuomaan esiin digitalisaation tuomia mahdollisuuksia mutta myös haasteita esimerkiksi etätulkkaus ja puheentunnistus ovat mahdollisuuksia etenkin kun kyse on pienistä kielistä digitalisaatiossa on kuitenkin kiinnitettävä erittäin paljon huomiota terminologiaan ja kielen laatuun tämä on haaste sekä suomen että ruotsin kielessä hallituksen kertomus soveltamisesta kaksituhattaseitsemäntoista sisältää useita keskeisiä huomioita kielellisten oikeuksien toteutumisesta ja kehittämismahdollisuuksista valtioneuvoston seuraava askel on konkretisoida toimenpiteitä ja toteuttaa niitä niihin on hyvät mahdollisuudet kertomus paljastaa miten syvällä rakenteissamme useamman kuin yhden kielen huomioiminen kuitenkin on tämä auttaa meitä yhä monikielisemmäksikin muuttuvassa maailmassamme

kiittämällä

mitä oikeusministeriö tekee mitä tulee kielellisten oikeuksien seurantaan ja toteuttamiseen haluaisin puhua vähän viittomakielten molempien viittomakielten asemasta tässä todetaan minun mielestäni todella hyvin miten vaikeata on esimerkiksi saada opetusta viittomakielellä tästä kärsivät lapset ja tietysti perheet jos emme tunnista tätä oikeutta saada opetusta ja kielellä niin silloin teemme kyllä todella ison virheen ja näin näyttää olevan minulla on nyt ruotsinkielinen versio tässä mutta tässä todetaan että

ja nyt puhutaan laajasti viranomaisista näyttäisi olevan että viittomakieli on ainoastaan apuväline väline kommunikoida ja ja silloin ei kyllä tunnisteta sitä että on kyse äidinkielestä ja ja

myös osasta identiteettiä että viittomakieli äidinkielenä on osa sitä lasten identiteettiä ja myös perheiden minun mielestäni me olemme yrittäneet edistää tätä että lapsilla olisi oikeus saada opetusta viittomakielellä mutta näköjään meillä on edelleen puutteita tässä jos se on näin kuten tässä todetaan että edelleenkään viranomaiset eivät tunnista että tässä on kyse äidinkielestä on kyse identiteetistä kulttuurista tästä minun mielestäni meidän olisi syytä puhua mitä voidaan tehdä miten voidaan edistää lasten ja perheiden oikeutta saada tätä opetusta

mitkä ovat viittomakielisten oikeudet mitä tulee maakuntauudistukseen sote uudistukseen niissä luonnoksissa lainsäädännöksi mitä minä olen nähnyt missään ei mainita että sinulla olisi oikeus käyttää viittomakieliä ja nyt puhun sekä suomenkielisestä että suomenruotsalaisesta viittomakielestä tähän minun mielestäni hallituksen hallituksen tulisi nyt puuttua miten voidaan taata nämä oikeudet koska nyt puhutaan vähemmistöistä ja ja ellei löydy lainsäädännössä näitä selkeitä oikeuksia ellei niitä oteta pykäliin mukaan niin on todella vaikeata melkein mahdotonta käytännössä toteuttaa nämä oikeudet käyttää viittomakieliä molempia tässä maassa joten tästä olisi varmasti syytä keskustella täällä nyt mitä mitä hallitus voi tehdä ja aikoo tehdä jotta voidaan turvata viittomakielisten asema mitä tulee näihin uudistuksiin on kysymys kuitenkin sosiaali ja ja terveydenhuoltoon liittyvistä palveluista joten ihmiset tarvitsevat niitä ja ja heillä tulisi olla oikeus puhua omaa äidinkieltään

arvoisa puhemies erilaisten yhteiskunnallisten palveluiden henkilökunta on avainasemassa kielellisten oikeuksien toteutumisessa todetaan tässä kertomuksessa se on aivan totta henkilökunnan kielitaidot ovat ratkaisevia ratkaisevia asiakkaan kokemuksen ja hänen saamansa palvelun kannalta henkilökunnan on pystyttävä palvelemaan kaikkia suomalaisia yhdenvertaisesti sekä suomeksi että ruotsiksi mutta valitettavasti tämä ei kyllä toteudu arjessa etenkin sosiaali ja ja terveyspalveluiden osalta ruotsinkielisten palveluiden yhdenvertainen saanti on todella iso haaste johon törmätään jatkuvasti tärkeä huomio hallituksen kertomuksessa on että palvelu asiakkaan omalla kielellä on osa hyvää ja laadukasta hoitoa se ei ole mitään luksusta vaan vaan se on todella tärkeä osa sitä sitä hoitoa kielellisten oikeuksien turvaaminen vaatii myös hallinnollisia erillisratkaisuja tämän hallituksen olisi hyvä huomata se myös omissa päätöksissään ja haluankin kysyä ministeriltä miten miten aiotte ministerinä ja myös hallitus aikoo seuraavissa päätöksissä ja hankkeissa ottaa tämän huomioon teillä oli paljon hyviä hyviä kannanottoja omassa puheessanne mutta tarvitaan myös sitä että se tulee sitten näkyviin myös käytännössä esimerkiksi kun päätetään missä palveluja tuotetaan

kieltä osaavan henkilökunnan saantia voidaan kyllä tehdä vaikeammaksi tai helpommaksi jos joku palvelua palvelua tuottava laitos siirretään pois kaksikieliseltä paikkakunnalta niin todennäköistä on että tämän kielitaitoisen henkilökunnan rekrytointi kyllä vaikeutuu esimerkiksi täyden päivystyksen sairaalan siirtäminen pois vaasasta tai käräjäoikeuksien siirtäminen pois porvoosta ja raaseporista ovat hyviä huonoja esimerkkejä siitä miten ei pitäisi toimia näin toimimalla

suomea ja ruotsia molempia kieliä osaavan henkilökunnan rekrytointi kyllä vaikeutuu

kertomus on kattava ja sisältää paljon tärkeää mutta myös huolestuttavaa informaatiota ei varmaan tule monellekaan meistä yllätyksenä että suomessa suomessa on kulttuuria jossa erilaisuutta ei katsota hyvällä ja tämä kulttuuri näyttää pesiytyneen myös suomalaiseen kielikeskusteluun surullisena luinkin sitä että esimerkiksi alle kolmekymmentä vuotiaat ruotsinkieliset kertovat pelkäävänsä jopa käyttää omaa äidinkieltään tietyissä tilanteissa kuten esimerkiksi julkisissa kulkuneuvoissa tällainen ilmapiiri meidän yhteiskunnassamme tällä hetkellä on

saisimme purettua näitä ennakkoluuloja joita selvästi liittyy kielikysymyksiin edelleen on huomioitavaa myös se että myös suomenkielisistä vastaajista varsin moni on huomannut tämän ilmiön ja kokee kokee kielipoliittisen ilmapiirin kiristyneen tässä maassa toivoisin että ministeri kiinnittäisi tähän asiaan huomiota ja mietin minkälaisia keinoja meillä sitten voisi olla jotta me voisimme nykytilannetta parantaa ja varmaan meidän kannattaa jo varhaiskasvatuksesta alkaen pyrkiä tutustuttamaan ihmisiä meidän kotimaisiin kieliimme ja myös muihin kieliin ja purkamaan niitä ennakkoluuloja joita ihmisillä on se on pitkäjänteistä työtä ja vaatii sukupolvien ajan vaikuttamista mutta mielestäni tähän kannattaa nyt kiinnittää erityistä huomiota

arvoisa puhemies ensisijaisesti pitää huomata myös se tilanne miten suomen kieliolot ovat muuttuneet väkiluku kasvaa tasaisesti mutta sekä suomen että ruotsinkielisten osuus väestöstä on viime vuosina laskenut eli on selvää että monimuotoistumme tältä osin kielipolitiikassa toisaalta sitten tietysti perustilanne on myös se että perustuslain mukaisesti meillä on kaksi kansalliskieltä ja niillä on erityisasema ja sitä tulee kunnioittaa olen tästä samaa mieltä kuin edustaja parviainen että on erittäin huolestuttavaa jos meillä on kielellisiä väestöryhmiä jotka eivät uskalla käyttää omaa esimerkiksi julkisesti kyllähän se aiheuttaa suuria kysymyksiä siitä miten tosiaan tällaista myönteistä asenneilmapiiriä pitää kehittää asioista pitää voida puhua niiden oikeilla nimillä ja käydä kriittistäkin keskustelua olla erilaisia mielipiteitä mutta minkäänlaiseen vihamielisyyteen se ei saa johtaa tässä tuli esille että etenkin ruotsinkielistä henkilöstöä on ollut vaikea rekrytoida tässä tietysti herää sitten se kriittinen kysymys että kun meillä kuitenkin on koko väestöä kaikkia koulutusasteita koskeva ruotsin kielen opetus niin miten sitten olla niin huono tilanne että ei tosiaan saada osaavia ihmisiä vaikka sitä massaa sinänsä pitäisi olla onko sitten opetuksessa jotain vikaa vai missä mutta tätäkin on syytä pohtia toisaalta en pidä myöskään siitä ajatuksesta mihin helposti sitten menisi ajatuksenomaisesti että vain äidinkielenään sitä kieltä puhuva olisi riittävän pätevä sekään ei voi olla sopiva sopiva määritelmä vaan kyllä pitää pystyä käyttämään myös henkilöitä jotka ovat opiskelleet sen kielen ja ovat riittävällä tasolla siinä toisaalta tässä ei käsitellä juurikaan suomen kielen asemaa mikä sekin olisi tärkeä käsitellä siinä suhteessa että esimerkiksi yliopistoissa voidaan päättää muun kielen kuin opetus ja tutkintokielen opintosuorituksista eli esimerkiksi englannin kieli on vallannut hyvin paljon alaa tutkija ja maisterikoulutuksessa ja suomen ja ruotsin kielen asema tällä erää heikentynyt tässä tässä kohdin tämä on huolestuttavaa näiden kielten elinvoimaisuuden kannalta meidän pitää edelleen pystyä tekemään myös tutkimusta ja tutkintosuorituksia suomeksi ja ruotsiksi meidän

arvoisa puhemies viittomakielen tilannetta on tässä hallituksen kertomuksessa käsitelty melko hyvin siinä mielessä että kertomuksessa on kuvattu monia ongelmia viittomakielisten yhdenvertaisten oikeuksien toteutumisessa kuten ministerikin totesi viittomakieliset ovat oma kieliryhmänsä ja tätä ei aina edelleenkään muisteta on surullista että on niin paljon asennetta että jos ihminen kykenee lukemaan tai kirjoittamaan suomen kielellä niin viittomakielen käyttöä voitaisiin vähentää tai sitä ei sitten tarvittaisikaan eihän se näin saa olla koska suomi on kuurolle aina vieras kieli kieli luo myöskin kulttuuria ja siksi kaksikielisessä perheessä asuvalla lapsella pitäisi olla oikeus molempien äidinkielten opetukseen tällä hetkellä monissa kunnissa on sellainen tilanne että

kuurojen vanhempien kuulevat lapset eivät saa opetusta toisesta äidinkielestään eli siitä viittomakielestä onko ministeri tietoinen tästä asiasta ja mitä tälle asialle voisi tehdä silloin lapsi ei pääse sisälle siihen kuurojen kulttuuriin siihen viittomakielen kulttuurin jos hän ei saa opetusta viittomakielestä koska viittomakielikin koko ajan kehittyy ja siinäkin on tärkeätä että että siinä saadaan lisävalmiuksia sen puheen lisäksi tai viittomien lisäksi mitä kotona on sitten nostan vielä toisen erityiskysymyksen esille tästä kertomuksesta eli muistisairaiden tilanteen muistisairaalle olisi hyötyä viittomakielestä ja erityisesti selkokielestä mutta tätä asiaa ei ei esimerkiksi vanhuspalveluissa tällä hetkellä tunnisteta ja ja sitä hyödynnetään hyvin huonosti muistisairaat eivät yleensä saa tulkkauspalveluita en ole varma tiedostetaanko tätä asiaa edes yleensä meidän yhteiskunnassamme ja ja saako esimerkiksi kelasta tulkkauspalveluita muistisairaalle

että olen muistiliiton puheenjohtaja ja ja haluan korjata yhden termin täältä sivulta yhdeksäntenäkymmenentenätoisena minä tiedän että se on suora lainaus ja toivon että se ei ole raportin raportin kirjoittajien käsite tässä suorassa lainauksessa sanotaan

arvoisa rouva puhemies tuossa vähän aikaa sitten tapasin kehitysvammaliiton edustajia ja

keskusteluja tästä selkokielisyysasiasta ja siitä mitenkä paljon sitä suomessa tarvitaan sitä selkokielisyysapua tarvitsevat erityisesti vammaiset maahanmuuttajat ja ikäihmiset ja näitä tarvitsijoita on on noin kuusisataaviisikymmentätuhatta ihmistä selkokieltä tarvitaan erityisesti palvelujen järjestämisessä ja ja hakemusten täytössä että esimerkiksi ne tulevat oikealla tavalla täytettyä ja oikein tehtyä ja ymmärretään mitä on kysytty tuosta luin että kela on kiinnittänyt asiaan huomiota mutta heidän viestinsä oli että tällä selkokeskuksella on suuri resurssipula nimenomaan siitä että he pystyisivät antamaan riittävästi sitä selkokielistä selvitystä ja opettamaan ja katsomaan että hakemukset on oikein tehty mietin mitenkä tätä palvelua voitaisiin sitten kehittää ja viedä eteenpäin ja kuinka sinne saataisiin lisää henkilökuntaa tekemään valmistelua siihen että pärjättäisiin tällä selkokielellä suomessakin
arvoisa rouva puhemies ministeri kävikin läpi tuossa myös saamelaisten tilannetta saamen kielet ovat myös meidän kotimaisia kansalliskieliämme ja tilannehan on varsin vaikea sen suhteen että saamelaisväestöä kyllä lipuu saamelaisten kotiseutualueelta myös muualle ja lainsäädäntö koskee oikeastaan pääasiassa sitä kotiseutualuetta on huolestuttava tilasto että jopa seitsemänkymmentäviisi prosenttia alle kymmenvuotiaista saamelaislapsista asuu saamelaisalueen ulkopuolella ja tämä asettaa tietenkin heidän äidinkielen oppimisensa haasteelliseen tilanteeseen siksi olisi ollut hienoa että esimerkiksi opetusministeri olisi voinut olla myös paikalla täällä koska kyllä saamen turvaaminen on meille aivan äärimmäisen tärkeä kysymys alkuperäiskansan mahdollisuuksista ja selviämisestä ja ylipäänsä elämisen edellytyksistä etenkin kaikki oppimateriaaleihin liittyvät asiat ovat vielä erittäin vaikeissa ja vanhakantaisissa muoteissa meidän pitäisi paljon enemmän pystyä hyödyntämään sähköisiä oppimisen menetelmiä ja sitä kautta niitä pystyttäisiin myös tuomaan vahvemmin saamelais alueen ulkopuolella asuville saamelaisille sitten on kuitenkin myös sellainen asia että tuolla saamelaisalueella me käymme kansainvälisessä maailmassa kilpaa hyvistä osaajista ja voitte vain arvata miten

suomalaiset saamelaiset hakeutuvat norjan puolelle töihin kun palkat ovat kovempia ja parempia tälle meidän pitäisi kyllä pystyä tekemään jotain että saamme säilytettyä myös siellä saamelaisten kotiseutualueella ihmisiä ja osaajia se näkyy kyllä esimerkiksi vaikka mielenterveyspalveluissa ja ja tietyissä spesifeissä palveluissa on tärkeää että samisosterin rahoitusta samisosterin rahoitusta on tehty pitkään mutta se ei vielä yksistään riitä vaan keinot pitää olla suuremmat ja siksi oli hienoa että hallitus viime vuoden budjetissa sai kaksi kielipesää lisää nuorgamiin

puhemies värderade talman minun mielestäni edustaja elo tässä kiinnitti huomiota tärkeään asiaan miksi suomenkieliset eivät opi ruotsia vaikka saavat lukeakin sitä koulussa minun mielestäni hallitus on tehnyt hyvää työtä siinä mielessä että hallitus on aikaistanut kieltenopetusta eri kunnissa projektikunnissa minä luulen aidosti että tämä on oikea tie edetä aikaistetaan tutustutaan eri kieliin laulun ja leikin kautta sitten minä olen myös erittäin tyytyväinen siihen että ollaan otettu ensimmäisiä askelia kohti

kansalliskielistrategiaa ja tämä olisi äärimmäisen tärkeätä koska siihen tulisi sisällyttää kaikki nämä eri toimenpiteet mitä voidaan tehdä jotta uskalletaan puhua enemmän ja sitten haluaisin myös muistuttaa siitä että suomenruotsalainen viittomakieli on uhan alainen kieli ykn standardien mukaan meillä ei ole ollut suomenruotsalaisille viittomakielisille lapsille

koulua suomessa kolmeenkymmeneen vuoteen elikkä jos haluat käydä viittomakielellä koulua lapsi joutuu muuttamaan ruotsiin eikä

koulutettu kolmeenkymmeneen vuoteen nyt ollaan otettu ensimmäisiä askelia siihenkin suuntaan mutta tässä on todella paljon tekemistä jotta voidaan pelastaa suomenruotsalainen viittomakieli
arvoisa puhemies otan vielä esille englannin aseman hallinnon kielenä hypo palvelualojen ammattiliitto rakennusteollisuus rakennustietosäätiö sak ja sitra ovat tehneet selvityksen helsingin seudun kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistamisesta ja siinä esitetään että englannin kielestä tehtäisiin metropolialueella virallinen ja helppokäyttöinen hallintokieli kotikaupungissani espoossa valtuusto tästä päättikin ja itsekin äänestin sen puolesta että kaupungin strategiassa näin toimitaan meidän kaltaisessa kaupungissa se on hyvin ymmärrettävää kun ajattelee että on paljon kansainvälisiä asukkaita ja suuria yrityksiä joilla on paljon kansainvälistä kauppaa ja vientiä mutta se mikä tässä toisaalta minua huolestuttaa on se että tämä mahdollisuus käyttää englantia heikentää kyllä nähdäkseni pidemmällä tähtäimellä halua opetella näitä meidän kansalliskieliä ja sitten pitäisi pohtia myös sitä missä ajassa henkilöstöltä nimenomaan vieraskieliseltä henkilöstöltä voisi toivoa sen suomen tai ruotsin kielen oppimista ja miten sitä voitaisiin tukea eli kyllä pidemmän päälle kuitenkin jos tässä maassa asuu pidempään pitäisi kansalliskieliäkin oppia tässä on hyvät puolensa mutta kun ajattelee tosiaan tätä kieliasemaa meidän kansalliskieliä niin olisin tässä suhteessa myös varovainen eli mennään kyllä eteenpäin edistyksen jarruna ei tässä kannata olla englannin kielelläkin on oma merkityksensä ja asemansa kansainvälisessä kaupassa ja kansainvälisyydessä mutta pidetään myös huolta pienenä maana ja pienenä kansakuntana suomen ja ruotsin kielten meidän kansalliskielten vahvasta asemasta

arvoisa puhemies toivoisin myös että kiinnitettäisiin enemmän huomiota digitaalisen ympäristön esteettömyyteen ja saavutettavuuteen siitä kyllä mainitaan täällä mutta digitaalisten palveluiden kehittämisessä tulee myöskin esille se sama asenne monessa paikassa eli että viittomakieltähän ei tarvita kun siellä on se teksti suomeksi hyvin harvassa paikassa ovat edes tärkeimmät asiat niissä digitaalisissa ympäristöissä myöskin viittomakielisenä vaikka se olisi kyllä sitä yhdenvertaisuutta meidän kaikki

arvoisa rouva puhemies edustaja mäkisalo ropponen vei sanat suustani kiinnittäisin myös huomiota siihen että digitalisaation avullahan me voimme lisätä kielellisiä oikeuksia suomessa varsin helposti ja kustannustehokkaasti mutta työtä on tehtävänä aika paljon esimerkiksi tämän selvityksen mukaan ruotsinkielisistä ihmisistä vain viisi prosenttia koki että he voivat asioida valtion verkkopalveluissa omalla äidinkielellään se kertoo jostakin jos luku on näin häviävän pieni ylipäätään kun puhumme digitaalisten palveluiden tekemisestä korostaisin myös selkokielisyyttä joka palvelisi paitsi lukemaan opettelevia myös maahanmuuttajia senioriväestöä ja koko väestöä että me saisimme palvelumme mahdollisimman ytimekkäästi ja selkeästi ja tietoa olisi aidosti kaikkien saatavilla tähän edustaja mäkisalo ropponenkin viittasi olisikin järkevää että standardeja joilla me standardoimme esimerkiksi julkisten verkkopalvelujen sisältöä kehitettäisiin niin että niiden esteettömyys laajasti ymmärtäen huomioitaisiin nykyistä paremmin esteettömyys ei ole pelkkää tekniikkaa ja teknologiaa vaan se on myös sitä että kieli jota me tuotamme ja teemme on mahdollisimman selkeää ja ymmärrettävää

kiitos puhemies kiitoksia hyvästä keskustelusta tuli useita eri näkökulmia tähän kielikertomukseen huomioita joita varmasti täytyy vielä jatkojalostaa ja käydä valiokunnissa täsmällisemmin läpi ensinnäkin tämä kieli ilmapiiri isona kysymyksenä on on varmasti sellainen joka joka koskettaa suomea aika laaja alaisestikin kun pyritään kansainvälistymään ottamaan ihmisiä tänne töihin tai tai muilla muilla perusteilla niin täytyy saada positiivisemmaksi tämä ilmapiiri ylipäätään vieraita ihmisiä kohtaan yksi isoimpia huolenaiheita tietysti liittyy siihen että että suomi kilpailee myös kansainvälisistä korkean luokan osaajista mitä enemmän talous muuttuu innovaatiovetoiseksi sitä enemmän tarvitaan juuri niitä kovan luokan kärkiosaajia ja heillä taas on hyvin korkeat standardit ja kriteerit minkälaiseen ympäristöön he vaikkapa perheensä tuovat tämä on nyt ilmentynyt maailmalla erilaisissa foorumeissa pieneksi haasteeksi useissa maissa ei pelkästään suomessa mutta meillä pitää olla houkutteleva ympäristö ympäristö varsinkin pääkaupunkiseudulla että täällä suhtaudutaan vieraalta kielialueelta tuleviin ihmisiin mahdollisimman lämpöisesti ja lämpimästi

suomen kielen opetus ja tutkimus yliopistoissa seuraava kielikertomus muistaakseni käsittelee opetussektoria ja tästä aiheesta ovat useat tutkijat lähestyneet minua kun olen vieraillut yliopistoissa meidän täytyy tietysti kansainvälistää meidän tiedekenttäämme mutta sitten pitää olla tarkkana myös siinä ettei esimerkiksi teetetä turhaa lisätyötä niin että tehdään asioita englanniksi pelkästään englannin kielen takia koska pääfunktion pitää olla siinä tutkimuksen ja tieteen tekemisessä toisaalta on myös niitä piirteitä joissa joissa puhtaasti kansallista tutkimusta ja tiedettä jolla ei ole voimakasta kansallista rajapintaa myös tehdään englannin kielellä muun muassa oikeustieteessä on tällaista hyvin paljon meidän kansalliseen oikeusjärjestelmäämme liittyvää täältä tuli hyviä huomioita selkokielisten palveluiden lisäämisestä tästä oikeusministeriö on samaa mieltä näitä täytyy jatkossa entistä enemmän varmastikin kaikelle kansalle tarjota enemmän myös varmasti kansanedustajille sellaista enemmän kuurojen vanhempien kuulevien lasten oikeus viittomakieleen nyt täytyy sanoa että ministerillä on tässä puutetta tietotaidossa mutta toimitan tiedon siitä mitkä ovat nykytilan ongelmat ja ja mikä on lainsäädännön tila ja katsotaan sitä sitten myöhemmin kiitos teille keskustelusta loppuun haluan vielä mainita sen että tuomioistuinlaitoksen tuoreessa ratkaisussa joka käsiteltiin tiistaina keskitimme tosiaan hyvin pitkälti kielellisin perustein turkuun myös hämeenlinnan ja sen hovioikeuspiirin asiat juuri sen takia että ruotsin kielen asema ei

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään työelämä ja tasa arvovaliokuntaan

arvoisa puhemies

muuttamiseksi koskee työsopimuksessa esiintyvien kilpailukieltosopimusten rajoittamista tämä asia voi kuulostaa hieman tekniseltä tekniseltä mutta ajatus on itse asiassa hyvin yksinkertainen tarkoituksena on työvoiman liikkuvuuden parantaminen ja työmarkkinoiden parempi toimivuus kilpailukieltosopimuksilla voidaan siis rajoittaa työntekijän oikeutta tehdä työsopimus työsuhteen päättymisen jälkeen sellaisen työnantajan kanssa joka katsotaan kilpailijaksi kilpailukieltojen käyttö työsopimuksissa on viime vuosina yleistynyt kovasti niin kovasti että suomen ekonomien mukaan nyt jo joka toisen asiantuntija tai esimiestehtäviin työllistyvän työsopimukseen tehdään kilpailukieltoklausuuli syynä kilpailukieltojen yleisyyteen ja niiden määrän nopeaan kasvuun lienee se että työnantajilla ei tällä hetkellä ole mitään riskiä lisätä kilpailukieltopykäliä vaikka ihan kaikkiin työsopimuksiin sillä ehdon lisäämisestä ei nykyisellään koidu työnantajalle mitään velvoitteita työnantajilla ei siis ole minkäännäköistä motivaatiota arvioida milloin kilpailukieltosopimukset aidosti ovat tarpeellisia lakimuutoksen tavoitteena onkin ohjata työnantajia käyttämään harkintaa siinä milloin kilpailukiellolle aidosti löytyy ne perusteet joita laissa edellytetään lisäksi lakimuutos antaisi työnantajalle oikeuden vapauttaa työntekijä yksipuolisesti solmitusta kilpailukieltosopimuksesta jos se osoittautuu tarpeettomaksi sen tekemisen jälkeen lakimuutoksessa ehdotan että työnantajalle tulisi korvausvelvoite tilanteissa joissa kilpailukielto toteutuu arvoisa puhemies esittämäni lakimuutoksen yksi tärkeimmistä perusteluista on se että työvoiman vapaata liikkuvuutta ja työmarkkinoiden toimivuutta tulisi parantaa suomessa on nyt jo muutoinkin erittäin jäykät työmarkkinat ja turhat kilpailukiellot jäykistävät niitä entisestään kansainvälisissä tutkimuksissa on päätelty että kilpailukiellot aiheuttavat markkinoilla enemmän haittaa kuin hyötyä vaikka niillä kiistatta hyötyjäkin olisi kilpailukieltosopimusten rajoittaminen lisäisi työvoiman liikkuvuutta työvoiman vapaata liikkuvuutta työmarkkinoilla osaavan työvoiman liikkuvuus toisi monenlaisia hyötyjä mukanaan on koko yhteiskunnan etu että työmarkkinat toimivat jouhevasti toinen tärkeä näkökulma kilpailukieltosopimusten rajoittamiseen on pelisääntöjen selkeyttäminen karsimalla turhia rajoituksia ja päällekkäisyyksiä joissakin työsopimuksissa kilpailukiellot ovat ilman muuta täysin perusteltuja eikä lakialoitteeni tarkoituksena ole kieltää kilpailukieltojen käyttöä tavoitteena on yksinkertaisesti että työnantaja käyttäisi harkintaa kilpailukieltojen asettamisessa jolloin tavoitteena on vähentää turhien kilpailukieltojen käyttöä laki ei nykymuotoisena määrittele riittävän selkeästi sitä milloin riittävät perusteet kilpailukiellolle täyttyvät sellaisetkin kilpailukieltosopimukset jotka lopulta eri oikeusasteessa mitätöityvät

jähmettävät työmarkkinoita aivan turhaan on paljon kokemuksia siitä miten työntekijät eivät sanktioiden pelossa uskalla hakeutua omaa alaansa tai omaa osaamistaan vastaaviin töihin ja edetä urallaan tällöin meidän osaaminen ei ole parhaassa mahdollisessa käytössä koska työnantajalle ei koidu kilpailukiellon lisäämisestä työsopimukseen mitään velvoitteita ei työnantajalla ole oikein mitään syytä tai tai motivaatiota käyttää harkintaa niiden soveltamisessa kilpailukielloista onkin joillakin aloilla tullut lähes automaatio työsopimuksissa etenkin juuri asiantuntija ja esimiestehtävissä työsopimuksissa on lähes vakiona kilpailukieltosopimuspykälä kaikissa työsopimuksissa ilman että on tehty tehtäväkohtaista arviointia mikä taas olisi lain tarkoitus pelisääntöjen tarkistamisen puolesta puhuisi myös se että tällä hetkellä kilpailukieltosopimuksessa sekä rajoitteet että sanktiot tulevat kokonaan työntekijälle eli työntekijä joka on työsopimusta tehdessä neuvotteluasemaltaan jo muutenkin heikommassa asemassa kantaa näihin näihin kilpailukieltoihin liittyen kaikki riskit arvoisa puhemies kilpailukieltosopimusta ei pidä sotkea salassapitosopimuksiin minä olen vahvasti sitä mieltä että liikesalaisuuksien suojan pitää olla vahva useimmissa tapauksissa kuitenkin jo pelkästään salassapitosopimus riittäisi kattamaan liikesalaisuuden suojan tarpeen ja kilpailukieltosopimusta käytetään ikään kuin turhaan siinä päällekkäin tavoitteena on siis purkaa näitä päällekkäisyyksiä ja turhia kilpailukieltosopimuksia paikoissa joissa niitä ei tarvita lakialoitteeni ei kuitenkaan jatkossakaan estä kilpailukieltojen käyttämistä työsopimuksissa se vain lisäisi harkintaa siitä koska kilpailukieltosopimuksen ja sen jättäminen voimaan työsuhteen jälkeen on oikeasti aidosti tarpeellista arvoisa puhemies uskon että tästä uudistuksesta hyötyisivät myös yritykset sillä toimivat työmarkkinat ovat koko yhteiskunnan etu kun työvoima liikkuu vapaammin on yritysten helpompi rekrytoida osaajia töihin selvitysten mukaan yrityksillä on tällä hetkellä vaikeuksia löytää osaajia ja tehdä rekrytointia erityisesti juuri sellaisiin ammatteihin joissa kilpailukieltosopimukset ovat tyypillisiä ja yleistyneet kovasti erityisesti pk yritysten ja kasvuyritysten kasvuyritysten näkökulmasta on huono asia jos tarvittavaa osaamista ei ole markkinoilla tarjolla eikä työvoima liiku positiivisena voidaan nähdä tässä ehdotuksessa myös se että tällä lakialoitteella lainsäädäntöä kehitettäisiin suuntaan jossa yrityksiä kannustetaan huolehtimaan työntekijöidensä hyvinvoinnista

työn tuottavuuteen joten myös siitä näkökulmasta katsottuna työmarkkinoilla tarvitaan enemmän kannustimia ja vähemmän rajoituksia ja sanktioita arvoisa puhemies emme ole suomessa yksin näiden asioiden ja pohdintojen kanssa kansainvälisesti vertailtuna monessa maassa on jo tehty tarpeellisia muutoksia vapaampien työmarkkinoiden suuntaan esimerkiksi tanskassa ja norjassa kilpailukieltoja koskevaa lainsäädäntöä on jo päivitetty tämän lakialoitteeni suuntaisesti näissä maissa lakimuutoksia perusteltiin juuri sillä että työntekijöiden vapaa liikkuvuus tukee talouden ja työn tuottavuuden kasvua esimerkiksi kaliforniassa kilpailukiellot on kokonaan kielletty sillä niiden poistamisen ja kieltämisen on on havaittu olevan hyödyllisempää ja tuovan enemmän hyötyjä kuin kilpailukieltojen käyttäminen arvoisa puhemies tiivistettynä tämän lakialoitteeni esittämän lakimuutoksen etuja ovat toimivammat työmarkkinat selkeämmät pelisäännöt ja turhien rajoitusten ja päällekkäisyyksien karsinta muutos hyödyttäisi kaikkia osapuolia työntekijöitä työnantajia ja koko yhteiskuntaa olen vakuuttunut siitä että ehdottamallani lakimuutoksella saisimme korjattua erään työmarkkinoitamme turhaan jäykistävän epäkohdan muutokset kohti toimivampia markkinoita ovat mielestäni aina tervetulleita olen valmis kannattamaan sellaisia esityksiä jotka työmarkkinoita joustavoittavat ja tämä on yksi sellainen näin ajattelee moni muukin sillä tämä lakialoitteeni on herättänyt ilahduttavan positiivista keskustelua ja huomiota mediassa ja kiinnostusta myös yli puoluerajojen täällä eduskunnassa ja olen saanut paljon positiivista palautetta ihmisiltä joiden arkipäivää ja työelämää nämä nykyiset kilpailukieltosopimukset koskevat ja rajoittavat

arvoisa puhemies asia on juuri niin kuin edustaja räsänen edellä totesi vielä voisin todella tarkentaa että on tilanteita joissa kilpailukieltosopimukset ovat erittäin perusteltuja esimerkiksi johtajasopimuksissa kilpailukielto on lähes poikkeuksetta ja lähes poikkeuksetta sille on